Arvoisa puhemies, haluan kiittää kollega Pongaa erittäin hyvästä mietinnöstä. Tämä EU Afrikka huippukokous tulee tärkeään vaiheeseen, ja siellä on aivan oikein valittu painopisteeksi investoinnit nuoriin.

Kaikkialla maailmassa laadukas koulutus ja hyvä osaaminen ovat avain parempaan tulevaisuuteen niin myös Afrikassa. Sen vuoksi on nyt tärkeää löytää konkreettisia ratkaisuja siihen, miten pystytään parantamaan koulutuksen laatua kaikilla asteilla Afrikassa ja ennen kaikkea varmistamaan myös tyttöjen pääsy koulutukseen. On hyvä, että painopisteeksi halutaan myös ottaa laajemmin tyttöjen ja naisten oikeudet ja naisten oikeus perhesuunnitteluun. Se on tärkeää Afrikan kestävän tulevaisuuden kannalta samoin kuin yrittäjyyden edistäminen ja kestävät investoinnit energia ja liikennehankkeisiin. Näissä kaikissa huippukokoukselta odotetaan nyt konkreettisia päätöksiä. Se on erittäin tärkeää sekä Afrikan että Euroopan tulevaisuudelle.